Avoimuus on tärkeää silloin, kun käsittelemme yhteisiä päätöksiä ja yhteisiä varoja.

Tässä kaikilla EU instituutioilla on varmasti parannettavaa. Onneksi tämä huoli on huomioitu myös Ferraran mietinnössä, jossa peräänkuulutetaan muun muassa parempia käyttöliittymiä asiakirjojen löytämiseen. Avoimuudella on toki myös rajansa. TTIP kumppanuuden kaltaisia kansainvälisiä sopimuksia neuvoteltaessa kaikki tieto ei voi olla koko ajan julkista.

Nämä ovat kuitenkin poikkeustapauksia. Avoimuus on kaiken lähtökohta.